Esimerkkinä voin mainita helmikuun kahdeksannen päivän tapahtumat tuolloin sadat ihmiset sytyttivät kolme kirkkoa palamaan ja hyökkäsivät papin kimppuun Javan kaupungissa. Syynä hyökkäykseen oli se, että islamia heidän näkemyksensä mukaan loukannut kristitty oli saanut vain viiden vuoden vankeustuomion kuolemantuomion sijaan. Viimeisen kuuden vuoden aikana kristittyjä kirkkoja vastaan on hyökätty 430 kertaa. Esimerkkejä olisi paljon kaikista uskonnollisista vähemmistöistä, ja ihmisoikeusloukkaukset ovat toinen toistaan vakavampia.